Arvoisa puhemies, Bahrainin tilanne on pitkälti seurausta arabikevään myllerryksistä ja maan hallitus on oppositiota kontrolloidakseen säätänyt useita kansalaisoikeuksia rajoittavia lakeja, joilla hallituksen vastaiset protestit halutaan vaientaa.

Varmasti niin kuin täällä on sanottu alueella on valtioita, joissa ihmisoikeustilanne on paljon heikompi, ja siksi päätöslauselmassakin on haluttu nostaa esille myös viimeaikaiset parannukset maan tilanteessa. Onkin harmillista, että kaikki poliittiset ryhmät eivät tässä talossa halunneet lähteä tukemaan tätä mielestäni varsin tasapainoista ja hyvää tekstiä.